Arvoisa puhemies, maailmassa jaetaan tällä hetkellä valtaa ja mahdollisuuksia uudelleen. Sen takia on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä ulkopolitiikan kysymyksissä. Siksi on tärkeää, että ulkosuhdehallinto tehostaa vielä toimintaansa. Te, lady Ashton, olette tehnyt paljon työtä tämän eteen ja historiallinen ulkosuhdehallinto on saavutettu, mutta rohkenen epäillä, että te olette olleet hieman tämän massiivisen byrokratian vankeja ettekä ole pystyneet toteuttamaan sitä politiikkaa, jota olisitte halunneet.

Mutta kiitos aktiivisesta toiminnasta ja hyvistä raporteista!